Arvoisa puhemies, kuten käsittelemässämme päätöslauselmassa todetaan, planeettaamme kohtaavat haasteet luonnonvarojen suhteen ovat ilmeiset. Siksi pitkän tähtäimen toimet ja suunnittelu on tärkeää ja komissio on oikeutetusti nostanut luonnonvarojen tehokkaan käytön keskeiseksi osaksi Eurooppa 2020 strategiaa. Väestömäärän globaali kasvu, keskiluokkaisten kuluttajien määrän lähes kaksinkertaistuminen ja elintarviketuotannon kasvava tarve tuovat mukanaan tilanteen, joka on ratkaistava kestävällä tavalla ja mahdollisimman pian. Eurooppa ei ole poikkeus, huomenna äänestettävä päätöslauselma on meille ajankohtainen. Luonnonvarojen mahdollisimman tehokas käyttö lisää EUn kilpailukykyä, auttaa ympäristön sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja on tärkeä osa siirtymisessä vähähiiliseen teollisuuteen. Meidän tulee kuitenkin olla viisaita määritellessämme toimia, joilla varmistamme luonnonvarojemme mahdollisimman kestävän ja silti tehokkaan käytön. Tästä syystä en tue mietinnössä esitettyä tarvetta uusille lainsäädäntöaloitteille. Päinvastoin nyt tulisi panna olemassa olevat lait ja säädökset täytäntöön tehokkaasti.

Esimerkiksi jäteasioissa olisi otettava huomioon paikalliset olosuhteet. Polttaminen voi joissakin tilanteissa olla tarpeellista ja jopa energiansaannin kannalta hyödyllistä. Samoin ehdotukset ympäristöveron kiristämisestä tai ehdotukset uusista veroista eivät sovellu kaikkialle, varsinkaan luonnonvaroiltaan rikkaat maat eivät niistä innostu.